Arvoisa puhemies, rohingya muslimit ovat yksi maailman vainotuimmista vähemmistöistä, ja vaikka ihmisoikeustilanne Burmassa muuten on parantunut, niin rohingya vähemmistön tilanne on vain pahentunut. Se, mikä tässä asiassa ainakin minua ihmetyttää

Tämä on kuitenkin hänen kotimaassaan tapahtuva ihmisoikeusrikkomus. Voisi ajatella, että hän, joka nauttii sellaista arvovaltaa, voisi ja haluaisi lausua tästä asiasta jotakin, niin että tilanne parantuisi. Aung San Sui Kyi, joka on siis saanut Nobelin rauhanpalkinnon, mielestäni voisi tässä asiassa myös korottaa ääntään ja EU tietysti myös tehdä voitavansa.